Arvoisa puhemies, EU kansalaiset ovat saaneet viime vuosien aikana kokea osansa maailman finanssimyllerryksestä, sitä seuranneesta pitkittyneestä taantumasta ja unionin velkakriisistä. Niistä on seurannut säästöpäätöksiä, joita istuvat hallitukset eri puolilla unionia ovat karvain mielin joutuneet tekemään, jotta jäsenvaltioiden talous saataisiin oikealle tielle.

Tätä taustaa vasten komission esitys ja sitä tukeva parlamentin mietintö automaattisen tietojenvaihdon saattamisesta unionin veroviranomaisten käyttöön on erittäin tarpeellinen. Tällä säädöksellä tukittaisiin porsaanreikiä, kun myös osingot, pääomavoitot, kaikki taloudelliset tuotot ja tilisaldot lisättäisiin automaattisen tietojenvaihdon piiriin. Sen sijaan on pohdittava huolella, onko syytä yhtyä esittelijän näkemykseen, jonka mukaan komission olisi neuvoteltava yksin kolmansien maiden kanssa tietojenvaihtosopimuksista. Nykyinen käytäntö jäsenvaltioiden välisistä neuvotteluista saattaisi olla riittävä.